valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn edustaja timo soinin tilalle on valittava uusi eduskunnan ensimmäinen varapuhemies ensimmäisen varapuhemiehen vaali toimitetaan tänään pidettävässä toisessa täysistunnossa

äänestyksen tulos luetaan